arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys liittyy paitsi hallinnollisiin uudistuksiin myös siihen että poistetaan saamelaiskäräjälain mukainen viittaus saamelaisiin ja se määritelmä on ollut pitkään kiistanalainen oleellistahan on se että palveluita saa se joka kokee äidinkielekseen saamen kielen oleellista on siis turvata kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ilman kieltä ei ole kulttuuria ja ja ilman niitä elinkeinoja jotka turvaavat perinteiset elinkeinot ja elämisen muodon ei ei ole kohta kumpaakaan ei kieltä eikä kulttuuria tässä suhteessa valtiovalta ei ole toiminut tämän hallituksen esityksen perustelujen ja tavoitteitten mukaisesti jos muistaa mitä tapahtui kalastuslaissa metsähallitus laissa ja tenojoki sopimuksessa niin niissä kaikissa kavennettiin saamelaisten oikeuksia ja tämän lisäksi jotkut kunnat ovat huomauttaneet että täyttyvätkö lain tavoitteet siitä syystä että kunnille osoitetut resurssit ovat liian pienet velvoitteet ovat selvät mutta pelimerkkejä ei ole läheskään kaikissa kunnissa tarpeeksi oleellista on muistaa myös se että saamelaisia asuu hyvin paljon muualla kuin saamen kotiseutualueella ja silloin olisi äärimmäisen tärkeä kyetä tukemaan saamenkielisten opetusta esimerkiksi kielipesätoiminnalla

arvoisa puhemies perustuslaissa me säädämme eri kieliryhmien oikeudesta ylläpitää omaa kieltään ja saamen kielilailla turvataan perustuslain ja suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vaatimalla tavalla saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa omaa saamen kieltään inarinsaamea koltansaamea tai pohjoissaamea suomen kansallinen lainsäädäntö ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat viranomaisia toteuttamaan saamelaisten erityisesti kieleen ja kulttuuriin liittyvät oikeudet jotta saamelaisten oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti

eivät heikenny sote ja maakuntauudistuksen yhteydessä hallintoa järjestettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain seitsemännessätoista pykälässä säädetyt kielelliset perusoikeudet tässä valmisteluvaiheessa on katsottu että on tarkoituksenmukaista tehdä sote ja maakuntauudistuksen edellyttämät tekniset muutokset tähän kielilakiin saamen kielilakia sovelletaan kaikkiin julkiselle vallalle kuuluviin tehtäviin jotka kuuluvat laissa tarkoitetuille viranomaisille laissa säilytetään edelleen se periaate että saamelaisilla olisi laajempi oikeus asioida saamen kielellä omalla kotiseutualueellaan esityksessä ehdotettujen muutosten myötä saamen kielilain säännökset siis tulisivat koskemaan myös maakuntia ja erityisesti lapin maakuntaa lähtökohtana ja tavoitteena on etteivät kielelliset oikeudet heikenny vaikka tehtäviä siirretään uudelle maakuntavaltuustolle lakia myös päivitetään eli viranomaisissa ja muussa lainsäädännössä saamen kielilain voimaan astumisen jälkeen tapahtuneet muutokset on huomioitu tässä ehdotuksessa lisäksi laista poistettaisiin viittaus saamelaiskäräjistä annettuun lakiin saamelaisen määritelmän osalta perustuslakivaliokunnan mietinnössään kaksitoista kautta esittämällä tavalla eli tässä noudatetaan nyt eduskunnan tahtoa ja perustuslakivaliokunnan tahtoa lausuntokierrokselta saadun palautteen sekä saamelaiskäräjien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella tämä muutosehdotus on saanut kannatusta

puhemies näin eurooppa päivänä on syytä todeta että saamelaiset ovat ainoa euroopan unionin alueella asuva alkuperäiskansaksi tunnustettu kansa tämä on suomelle tietysti tärkeä asia ja voimme olla siitä hyvin ylpeitä saamelaisten merkitys suomelle on hyvin tärkeä ja heillä on keskeinen asema suomen kulttuurissa on tervetullutta että hallitus uudistaessaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmää huomiota saamelaisten oikeuksiin saada palveluja omalla äidinkielellään kuten oikeusministeriön ja oulun yliopiston giellagas instituutin viime vuonna tekemästä selvityksestä ilmenee nykyisellään saamenkielisten kielelliset oikeudet toteutuvat heikosti suomessa on toivottavaa että hallitus kiinnittää jatkossa huomiota saamenkielisten palveluiden saatavuuteen ei yksin sosiaali ja terveyspalveluiden näkökulmasta vaan kokonaisvaltaisemmin niin että epäkohdat saadaan korjattua ja saamelaisten lain edellyttämät oikeudet saada palvelua omalla äidinkielellään toteutuvat toivoisin että huomiota kiinnitettäisiin saamenkielisten lasten mahdollisuuksiin käyttää ja opiskella kieliä myös saamelaisalueen ulkopuolella on huomattava että noin seitsemänkymmentä prosenttia saamelaislapsista ja nuorista asuu varsinaisen saamelaisalueen ulkopuolella

arvoisa puhemies ensinnäkin nyt täytyy käyttää tilaisuutta hyväkseen ja onnitella uutta ministeriä ja samalla toivoa että nämä saamelaisten kysymykset nousevat nyt ihan eri tavalla oikeusministerin prioriteettilistalla korkealle hallituksen esitys on ehdottomasti tarpeellinen siinä että meidän täytyy turvata saamelaisten asema tässä sote ja maakuntauudistuksessa me tiedämme niin kuin edellinen puhuja totesikin että tällä hetkellä nämä asiat eivät toteudu me emme hoida saamelaisten asemaa tavalla jolla meidän pitäisi oikeusministeriössähän on kuitenkin tehty tässä jo pohjalle ansiokasta työtä ja jo kaksi vuotta sitten itse asiassa on teetetty esiselvitys saamen kielilain laajemmista kehittämistarpeista on paljon ideoita paljon erilaisia esityksiä siitä miten tätä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin ja saamelaisten asemaa parantaa sen takia kysyisinkin oikeusministeriltä millä aikataululla näitä muita kehittämistarpeita ollaan viemässä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies kun nykyistä saamen kielen lakia säädettiin eduskunnassa perustuslakivaliokunnassa otettiin silloin tarkka linja siihen että saamen kielten oikeudet tulee turvata mutta painotettiin samalla myös sitä että resurssien tulee olla kohdallaan jotta saamen kielen opetukseen kulttuuriin siihen kokonaisuuteen pystytään panostamaan niin että se ei ole ainoastaan harrastekieli tällä hetkellähän saamen kielten kohdalla tilanne taitaa olla aika mielenkiintoinen siltä osin että suomessa eniten saamen kieltä puhutaan ei suinkaan siis lapin alueella vaan pääkaupunkiseudulla tässä suhteessa kysynkin oikeusministeriltä tai välttämättä en halua kysyä tuoreelta oikeusministeriltä tähän liittyen mutta toivoisin että siihen kiinnitetään huomiota viittasitte tähän maakuntauudistukseen ja tähän lainsäädäntöön jolla nyt sitten täsmennetään myös saamen kielen asemaa suhteessa tulevaan uuteen maakuntahallintoon ja viittasitte nimenomaan siihen että lapin alueella tämä on ajankohtainen kysymys että kun pääkaupunkiseudulla tietämäni mukaan on eniten näitä saamen kieltä puhuvia ja ja henkilöitä jotka ovat lähtökohdaltaan saamelaisia niin miten heidän oikeutensa myös täällä pystytään huomioimaan nythän on käymässä näin kun ihminen dementoituu

arvoisa rouva puhemies saamelaisten oikeuksien turvaaminen on meille suomalaisille toki kunnia asia ja siitä pidetään huoli aivan kuten tässä sote uudistuksessakin on syytä aina muistaa se että kun tällainen pieni pieni vähemmistökansa asuu tuolla lapissa pohjoisessa ja on pitkien välimatkojen alueesta kysymys on valtavan pitkät välimatkat ja vielä kolme eri saamen kieltä niin vaikeuksia on en ihan varma ole siitä mutta muistamani mukaan on niin että osa saamenkielisistä ei keskenään puhu edes

en muista ymmärtävätkö

eli se kuvaa sitä tilannetta että on äärimmäisen tärkeää että kieli tällä alueella säilyy elävänä sen tautta sen opetus ja muut muut asiat pitää järjestää niin hyvin että kieli kehittyy ja voimistuu sillä alueella ja saamen kieli säilyy se on meidän suomalainen kansallinen aarre kun kieli voi hyvin niin ihmisetkin voivat hyvin ja opetusta saadaan eri oppilaitoksissa omalla äidinkielellä

erityisen iloinen olen siitä että täällä on mukana kolttasaamelaiset koska kolttasaamelaiset ovat saamen kansan vähemmistö ja kolttasaamelaiset ovat kärsineet siitä minoriteetin asemastaan niin kuin aina tahtoo joka paikassa olla on erittäin tärkeää että lapset saavat omalla äidinkielellään palvelua heti pienestä pitäen päivähoidon pitäisi olla saamenmaalla siten että kaikki joiden äidinkieli on saamen kieli olisivat oikeutettuja saamenkieliseen päivähoitoon ja saamenkieliseen kouluun riippumatta siitä minkälaisen statuksen saamelaiskäräjät on kyseiselle perheelle antanut tämä tämä saamelaisasia ei vielä suinkaan ole maalissa siinä on paljon vielä tehtävää mutta se on niin iso iso asia sehän pohjautuu itse asiassa ihan tuonne isojaon aikoihin ja sieltä tullaan sitten tähän päivään ja kysymyksessä on valta ja mammona niin me tiedämme sen että se tahtoo tehdä asioista hankalia ja ja mutkistaa niitä mutta on erittäin hyvä asia että saamen kieliasia on nytten otettu otettu esille ja jos sote on nytten se joka aukaisee tätä umpisolmua niin onhan tässä sitten sellainen asia että edes yksi asia on kiistatta hyvä tässä sote kysymyksessä johon varmaan tässä palailemme pikkuhiljaa ja kuulemme siitäkin vähän eri puolilta asioita minun puolestani myös oikein paljon onnea uudelle ministerille viisautta tehtävässä

arvoisa puhemies on hyvin tärkeää että saamelaisten kielen oikeuksiin nyt kiinnitetään huomiota ja esitys on siinä mielessä tervetullut edustaja rossi otti esille tärkeän näkökohdan kieli on ihmisen kotimaa monella tavalla monella tavalla ja vanheneva ihminen ehkä palaa siihen alkuperäiseen äidinkieleensä saamelaiset ovat itse kiinnittäneet huomiota siihen että kun pohjoismaiden rajat ovat lähellä esimerkiksi norjan puolella olisi mahdollista saada joitakin sosiaali ja terveyspalveluja omalla kielellä ilman tulkkia voisiko tässä yhteydessä katsoa myöskin tämän pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuden yli rajojen sosiaali ja terveyspalvelujen osalta tätä voisi varmaan lisätä

tiedän hallitusohjelman linjaukset pitäisin tärkeänä että suomen ilo satakuusikymmentäyhdeksän sopimuksen jäsenyyttä ratifiointia vietäisiin kuitenkin meillä meillä eteenpäin se on tärkeä tavoite saamelaisille ja se olisi erittäin

kun salin vasemmalta laidalta alkuun mutta myös vähän nyt jo joka puolelta on tuoretta ministeriä onniteltu ja ja kiitelty toimeen tarttumisesta niin ettei jää väärää kuvaa täytyy täältä salin oikealtakin reunalta omasta joukkueesta kiitellä ministeriä että hän on täällä heti salissa aktiivisesti osallistumassa lähetekeskusteluun ja ja ryhtynyt johtamaan omaa ministeriötään lämpimät onnittelut siitä asia on myös tärkeä saamelaisten oikeudet ja kielelliset oikeudet jotka tässä ovat esillä olleet yksi iso kokonaisuus tässä on myös se että meidän pitää huolehtia kielipesärahoituksesta johon edellä edustaja haavisto viittasi se on useana vuonna ollut vähän uhan alla ja lasten kieliopetus on loppupeleissä se tärkein tukijalka mistä se kielen oppiminen sitten alkaa arvoisa puhemies kun tässä nyt puheeksi on tullut maakuntauudistus niin maakuntauudistuksessa on monia kokonaisuuksia jotka vielä ehkä vaativat hivenen tarkistamista tänään esimerkiksi on esille noussut se että maakuntalaki sen kuudes pykälä jossa tehtävät maakunnille luetellaan ei esimerkiksi ota lainkaan kantaa virkistysalueyhdistyksiin jotka tekevät merkittävää työtä kun tässä kerran maakuntauudistuksesta on kysymys ajattelin että nostan sen myös tässä esille toivon että valiokuntakäsittelyssä kun maakuntauudistuksen eri kokonaisuuksia nyt käsitellään vielä kertaalleen käydään tarkasti läpi nämä eri tehtävät

arvoisa puhemies saamelaisille on viime aikoina monissa lakiesityksissä valitettavasti tullut kylmää kyytiä ilo sopimuksen ratifioinnin kaatuminen metsähallitus laki teno sopimus muutamia mainitakseni toivottavasti tämä lakiesitys on positiivisempi saamelaisten näkökulmasta arvoisa puhemies saamelaiset ovat euroopan ainoa alkuperäiskansa ja suomen vastuulla on omalta osaltaan turvata saamelaiskulttuuria ja kieliä saamelaisten kielioikeudet kotiseutualueen ulkopuolella ovat tärkeä näkökulma aivan niin kuin täällä on jo monessa puheenvuorossa käynyt esille sillä iso osa saamelaisista tänä päivänä asuu pohjoisten kuntien ulkopuolella ja tässä tärkeä asia on kielipesien rahoituksen ja muun kielenopetuksen rahoituksen turvaaminen

vaikka vastuu siirtyy kunnilta laajemmalle maakunnalle erityisesti vanhuspalveluissa tämä on tärkeä kysymys koska vanhuksille on tärkeätä että palveluita saadaan kotikielellä ja itselle tutuimmalla kielellä muutenkin tässä sote uudistuksen ja ylipäätään maakuntauudistuksen

arvoisa puhemies saamen kielen turvaaminen on ehdottoman tärkeää ja näin ollen tämä hallituksen esitys on kannatettava saamen kieltä puhuvia on tänä päivänä eri puolilla suomea ei pelkästään lapissa siksi saamen kieltä puhuvien palvelut omalla kielellä pitää turvata kuten täällä on edellä esitettykin uudelle oikeusministerille hyvin paljon onnitteluja

arvoisa puhemies yhdyn onnitteluihin uudelle ministerille menestystä ja voimia työssänne työsalkku ei varmasti ole mikään kevyin mutta uskon että teillä on vahvat hartiat kantaa se tämä saamen kieli asia on todella tärkeää että se on myös tuotu hallituksen esityksen muodossa tänne saliin ja niin kuin edellisissä puheenvuoroissakin todettiin saamelaisten asioiden osalta on tässä ollut monta monta monimutkaista ja vaikeaa asiaa toivottavasti tämä kielikysymys on on asia joka etenisi vähemmillä vähemmillä mutkilla saamen kielen elävyys ja kielen kehitys on todellakin turvattava myös muualla kuin pohjoisilla alueilla ja ja se se turvaa myös sen että saamelaisilla ja saamenkielisillä olisi mahdollisuus työn ja muiden syiden vuoksi myös muuttaa muualle että se oma kieli ja kulttuuri kuolevat sen myötä jos jos he sieltä omilta synnyinseuduiltaan siirtyvät muualle tämän vuoksi on tärkeää että saamen kieli suomalaisena kielenä turvataan ja sillä asiointi koulujen käynti sen avulla kasvaminen ja kehittyminen

itse en enää jatka onnittelujen sarjaa koska olen sen jo tehnyt useampaan kertaan jälkeen teidän valintanne arvoisa ministeri mutta täytyy sen verran todeta että kun helmikuussa sdpn ryhmäpuheenvuorossa vaadin kokopäiväistä oikeusministeriä niin silloin minulle todettiin kokoomuksesta että pääasia että se on kuitenkin täysipäinen no nyt meillä on täysipäinen ja täysipäiväinen näin me täältä oppositiosta toivomme ja siinä mielessä vielä kerran onnittelut mutta arvoisa ministeri totesitte hyvin oikeastaan avauspuheessanne sen mitä haluan sanoa että tässä hallituksen esityksessä on kuultu eduskuntaa tässä on kuunneltu perustuslakivaliokuntaa meitä jäseniä siitä mitä silloin olemme lausuneet se on iso asia se mutta sitten kysyn teiltä kun tässä on kysymys kieliosaamisesta mutta samalla myös saamelaisten lasten kielikasvatuksesta ja sen olemassaolosta ja tulevaisuudesta oletteko mahdollisesti keskustelleet laajemmin esimerkiksi opetus ja kulttuuriministeriön tai opetusministerin kanssa siitä miten saamelaisten lasten kielikoulutusta ja kielikirjallisuuden kehittämistä ja jakelua voitaisiin tehostaa esimerkiksi kolttasaamelaisilla on on ollut monta projektia tähän liittyen ja

arvoisa puhemies tässä on käytetty useita hyviä puheenvuoroja siitä kuinka merkittävästä ja tärkeästä asiasta nyt on kysymys sekä että myös kielellisten kysymysten taustalla on on useita pitkiä vaikeita kysymyksiä ja prosesseja ja nyt kun meillä on on ehkä enemmän aikaa perehtyä ja syventyä myös näihin saamelaisten vaikeisiin kysymyksiin niin hyvin laajastihan on esitetty toivetta siitä että että nämä historian vaikeat paikat saataisiin käsiteltyä ja suomessa pistettäisiin pystyyn tämmöinen sovinto ja totuuskomissio joista on ollut todella hyviä kokemuksia eri puolilla maailmaa ja ehkä ehkä tämän toivoisi myös ministerin mietintämyssyyn tämähän olisi hieno ja arvokas kädenojennus näin satavuotisjuhlavuotena että pystyttäisiin käsittelemään myös niitä historian kipukohtia ja päästäisiin niistä sitten sovinnolla eteenpäin tämä esitys on myös oikein arvokas
arvoisa puhemies mikään kieli ei elä sillä että tehdään laki tai hallinnollisia päätöksiä tai muokataan hallintoa kielikulttuuri ja elinkeinot liittyvät saumattomasti yhteen kyllä kai kulttuurin määrittelynkin mukaan on on välttämätöntä se että tuo määrittelyehto täyttyy että se siirtyy ylisukupolvisesti ja ilman kieltä se ei siirry yhtään mihinkään ja elinkeinot ovat kuitenkin se perusta joka turvaa turvaa toimeentulon ja ja sen että ihmiset voivat ylipäätään elää siellä kotiseutualueellaan

kalastus metsästys poronhoito totta kai keräilytalous ja myöskin yhä enenevässä määrin matkailu ja eräpalvelut jos ajatellaan mitä päätöksiä täällä kuitenkin on ihan vastikään tehty niin viime kaudella kalastuslaissa nimenomaan inarinjärvellä paikallisten ihmisten oikeuksia karsittiin rajulla kädellä samaten siitä johtui että tenon sivujokien kalastusoikeudet tulivat paikallisille maksullisiksi ja luvanvaraisiksi tenojoki päätöksessä käytiin nimenomaan saamelaisten ikiaikaisten ja paikallisten ihmisten ikiaikaisten pyyntitapojen ja oikeuksien kimppuun ja metsähallitus laki johti siihen että

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri onnea myös omasta puolestani tulevalle ministerin toimelle yleensä aina kun näitä hallituksen esityksiä täällä käsitellään se on se raha mistä puhutaan ja on hienoa lukea tästä saamen kielilain muuttamisesta kun taloudellisia vaikutuksia ollaan arvioitu että täällä sanotaan että ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia se on erittäin hyvä asia jo näin sanottuna mutta esityksellä saattaa olla kuitenkin joitakin joitakin mahdollisia kustannuksia liittyen käännös ja tulkkaustarpeisiin ja se on toki ymmärrettävää onkin tärkeää että ne viranomaiset joihin tätä lakia sovelletaan varautuvat siihen että asiakirjojen kääntämiseen ja tulkkaukseen olisi myös jatkossa riittävästi määrärahoja käytettävissä ja ja toivottavasti näin tulee myös olemaan

eli se äidinkieli se on niin on se sitten opetus tai kulttuuri tai vaikkapa se ikääntyminen ja esimerkiksi nämä sote palvelut että mitä enemmän ihminen ikääntyy sitä tärkeämmäksi tulee se että tulet ymmärretyksi myös sillä omalla kielelläsi meillä on myös paljon muistisairaita erityisesti heidän kohdallaan se on tärkeää siinäkin mielessä on hyvä että tämä asia on täällä täällä meillä esillä esitys on erittäin kannatettava
ministeri häkkänen enintään kolme minuuttia tuosta puhujakorokkeelta

kiitos arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy sanoa se että oli arvokas vierailu kävin ykssa vierailemassa tässä vähän aikaa sitten mukana oli muun muassa edustaja skinnari ja muita perustuslakivaliokunnan jäseniä kävimme tutustumassa alkuperäiskansojen oikeuksia hoitavien spesialistien esityksiin ja siihen miten muualla maailmassa asioita on hoidettu ja sieltä saimme aika paljon oppia ja kehitettävää ja tietysti muut maat varmasti meiltä oppia ja kehitettävää oikein oikein arvokas reissu siitä ehkä päästään siihen isoon kuvaan mikä suomi sata vuoden kunniaksi on että meillä on perustuslaissa alkuperäiskansojen oikeudet turvattu ja nyt meidän tehtävämme täällä eduskunnassa on sitten lainsäädännöllä kaikin mahdollisin keinoin myös nämä saamelaisasiat mahdollisimman hyvin hoitaa jotta myös esimerkillisesti toimitaan ulkomaidenkin suuntaan meidän kansainvälisen ihmisoikeusprofiilimme vahvistamiseksi ja tukemiseksi eli näillä on heijastusvaikutuksia paljon laajemmin kuin pelkästään siihen mitä me kotimaan sisällä teemme ja tässä maailmanajassa ei ole ihan vähäpätöinen asia että osoitetaan vahvaa poliittista viestiä ja johtajuutta näissä

oikeuksiin liittyen ja nämä kaikki tullaan nyt tarkastelemaan tässä lähiaikoina haluan katsoa niitä kokonaisuutena enkä niin että niitä putoilee ehkä irrallinen pala kerrallaan vaan vaikka ne tulisivatkin ehkä eri aikaan eduskuntaan silti täytyy nähdä minkälaisiksi ovat muodostumassa kokonaisuutena saamelaisten oikeudet sitten tässä tuli hyviä kysymyksiä esimerkiksi miten etelässä saamelaisten oikeudet toteutuvat tämä täytyy nyt katsoa tämän saamen kielilain vähän laajemmankin uudistuksen yhteydessä kielilain kehittämistarpeita on laajasti selvitetty ja näissä aiempien vuosien selvityksissä on kipupisteitä nostettu jo esiin nyt tehdään siis vain maakunta ja sote uudistuksen takia nopealiikkeiset tekniset uudistukset jotta oikeudet säilyvät nykytasolla maakuntauudistuksen tullessa voimaan ja perusteellisemmat uudistukset tehdään sitten vasta myöhemmin aion käydä keskustelun opetus ja kulttuuriministerien kanssa myös näistä kielikysymyksistä erityisesti lasten kielioikeuksista kuten esimerkiksi edustaja heinonen täällä ansiokkaasti nosti esiin näihin kielipesäkysymyksiin täytyy saada riittävät resurssit ja pystyä turvaamaan se että jokainen lapsi saa hänelle kuuluvat oikeudet

arvoisa rouva puhemies edustaja juvosen puheenvuoro innoitti vielä tukemaan tällaista näkemystä että että ihmisillä on oikeus tulla ymmärretyksi omalla kielellään niin pienille maille kuin pienille kielillekin kansainväliset sopimukset suojata omaa identiteettiä ja omaa kulttuuripohjaa ja ja sitä kautta tämäkin laki kielilakina alkuperäiskansan kielioikeuksien turvaamisesta on askel aivan oikeaan suuntaan puheenvuoroni ydin oli lakiin liittyen tässä ja puheenvuoroni lopetus on onnittelut ministerille uudesta tehtävästä on ollut ilo tuntea teidät hallintovaliokunnan jäsenenä ja ja luotan siihen asiantuntemukseen ja osaamiseen joka teillä jo aikaisemminkin on ollut uskon että hoidatte ministerin tehtävää hienosti eduskuntaa tarkasti kuunnellen

hallitus esittää että tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy tullilta verohallinnolle tämä koskee arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjä yrityksiä esityksen mukaanhan tulli vastaa jatkossakin tavaroiden maahantuonnin verotuksesta jos tuoja on yksityishenkilö tai arvonlisärekisteriin merkitsemätön yhteisö ja edelleen vastaa rikostutkinnasta ja valvonnasta pidän tätä esitystä hyvänä se keskittäisi verotuksen toimittamisen nykyistä selvemmin verohallinnolle myöskin yrityksille vaikutukset ovat myönteiset ne voivat hoitaa kaikki arvonlisäverotukseen liittyvät asiat yhdellä menettelyllä yhden viranomaisen kanssa mikä helpottaa veroasioiden hoitoa ja seuraamista siis uuudistusta voidaan pitää kannatettavana koska se helpottaa sekä viranomaisten että verovelvollisten menettelyä ja antaa mahdollisuuden hallinnollisiin säästöihin sdp kannatti tämän vuoden alusta toteutettua valmiste ja autoverotuksen siirtoa tullilta verohallinnolle siirrolla tavoiteltiin samanlaisia hyötyjä kuin tällä esityksellä mikä olennaista tämä esitys ei aiheuta myöskään merkittävää uhkaa harmaan talouden lisääntymisestä harmaan talouden vastainen toiminta on tärkeää ja kaikkien verotukseen liittyvien päätösten täytyy ottaa se huomioon tämä tietysti koskee myös hallintarekisteriä joka hämmästyksekseni on poistunut tämän päivän päiväjärjestyksestä on varsin ihmeellinen asia tämä hämärärekisteri joka nousee ja kaatuu yhtä mittaa ilmestyy ja katoaa kuin irvikissa hallitushan on kuin liisa ihmemaassa niin että siihen kyllä sopii tällainen irvikissa joka ilman varoitusta aina tulee ja haihtuu nyt olisi kiva kuulla jos mahdollisesti jotkut perussuomalaiset kollegat voisivat tässä kertoa mistä johtuu jos teillä on tietoa että tämä asia on poistunut päiväjärjestyksestä mikä tähän on johtanut

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

sovittu sääntö

arvoisa puhemies haluan sanoa

ahvenanmaa saa

arvoisa rouva puhemies todellakin tämä lakiesitys on tullut nopealla nopealla ajalla tänne käsiteltäväksi mutta asia on tärkeä tämän esityksen mukaan sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto voisi myöntää hakemuksesta rajoitetun oikeuden harjoittaa suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle joka on suorittanut lääkärin perustutkinnon sellaisessa eu tai eta valtiossa missä lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen tämä vastaa juurikin esimerkiksi tähän ahvenanmaan lääkäritilanteeseen ulkomailla lääketiedettä opiskelevien suomalaisten tuleminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suomalaisen palvelu ja ja jatkokoulutusjärjestelmän piiriin turvaa heidän hyvän integroitumisensa tähän meidän järjestelmäämme esityksen mukaan valviran työmäärän ei katsota lisääntyvän mutta on hyvä pitää huoli siitä että heillä on myös riittävät resurssit valvira merkitsisi harjoittelua suorittavat lääkärit terveydenhuollon ammattirekisteri terhikkiin jonka julkisesta palvelusta myös kansalaiset voisivat niin halutessaan todeta harjoittelua suorittavan lääkärin oikeudet ja aseman tärkeää tämän esityksen taustalla on kuitenkin myös tämän kielitaidon vaatiminen ja sen osoittaminen eli työnantajan velvollisuushan on tulevaisuudessa varmistua siitä että harjoittelua suorittava lääkäri hallitsee myös suomalaisia lääkäriopiskelijoita on maailmalla tällä hetkellä vuoden viisitoista viiva kuusitoista tilastojen mukaan seitsemänsataakuusikymmentäyksi ja maat missä eniten suomalaisia opiskelee ruotsi viro latvia romania venäjä on hyvä asia että että he voivat opiskella ja voivat tulla sitten takaisin suomeen mutta kaiken kaikkiaan olisi myös äärettömän tärkeää että meillä suomessa olisi lääkärinkoulutuspaikkoja enemmän jotta yhä useampi suomalainen lääkäriksi haaveileva voisi aloittaa opinnot myös täällä suomessa elikkä näen että olisi tulevaisuutta ajatellen merkittävää että lisättäisiin lääkärinopiskelupaikkoja suomessa

arvoisa rouva puhemies käsiteltävänä olevan lakiesityksen keskeisenä sisältönä on se että myös ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksitoista jälkeen opintonsa aloittanut

jonka toivon valiokuntakäsittelyssä huomioitavan se nimittäin olisi helposti pienellä muutoksella korjattavissa esityksen mukaan nimittäin ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksitoista jälkeen opintonsa aloittaneiden tulisi hakea harjoittelun jälkeinen laillistaminen opiskelumaansa valvontaviranomaiselta valvira valvira ei tätä laillistamista voisi tehdä lakiesityksessä todetaan että suomessa suoritettu ammatillinen harjoittelu tulisi hyväksyä opiskelumaassa ammattipätevyysdirektiivin viisikymmentäviisi a artiklan mukaisesti ja ahvenanmaan tapauksessa näin tapahtuukin koska ahvenanmaalla on tästä erillinen sopimus uppsalan yliopistollisen sairaalan kanssa kuitenkaan näin ei tapahdu käytännössä juuri ruotsin kohdalla muuten nimittäin ruotsin socialstyrelsen pitää laillistamisen edellytyksenä että harjoittelun terveyskeskusosio joka kestää kolme ja psykiatria joka on noin kolmen kuukauden jakso tehdään ruotsissa vaikka harjoittelun olisikin tehnyt ulkomailla ja tästä seuraa ongelma ongelma käy entistä vaikeammaksi sen vuoksi että ruotsissa on harjoittelupaikkoja ylipäätäänkin vähemmän kuin valmistuvia lääkäreitä tästä seuraa että harjoittelupaikkoja ei käytännössä saa mikäli haluaisi suorittaa ruotsissa vain nämä vaaditut terveyskeskusosion ja psykiatrian tämän myötä tämä lakiesitys ei tee olennaisesti houkuttelevammaksi ruotsissa opiskelleille suomalaisille tulla suorittamaan harjoittelunsa suomeen ellei sitten tule juuri ahvenanmaalle ruotsissa opiskelevat suomalaiset myöskin tietävät tämän ja tämän johdosta lakiesitys ei ole tässä muodossaan ihan niin kannustava kuin sen toivoisi olevan tämä voitaisiin kuitenkin pienellä korjauksella tehdä paremmaksi siten että valiokuntakäsittelyssä mahdollistettaisiin se että valvira voisi toimia laillistavana viranomaisena myöskin muualla kuin ahvenanmaalla harjoittelunsa suorittaneelle ruotsissa opiskelleelle mikäli hänen todetaan omaavan samat riittävät kliiniset taidot kuin mitä laillistamiseen suomessa tarvitaan ja harjoittelu on asianmukaisesti

arvoisa puhemies lääkäriliiton

terveyskeskuksiin on saatu hyvin sijaisia kun vuosittain valmistuu noin kuusisataa uutta lääkäriä joista käytännössä kaikki ovat yhdeksän kuukautta työssä terveyskeskuksissa suorittaessaan yleislääketieteen erityiskoulutusta arvoisa puhemies tämän esityksen tavoitteena on mahdollistaa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden ehtona vaadittavan ammatillisen harjoittelun suorittaminen suomessa toisessa eu tai eta valtiossa lääketieteen perustutkinnon suorittaneelle henkilölle

vuosina tehostanut ulkomaalaisten lääkäreiden valvontaa se on tutkinut entistä tarkemmin tutkintotodistuksia ja ammattipätevyyttä mutta mitään laajaa huolta ei kuulemma ole näihin asioihin liittynyt vaan tapaukset aina ovat olleet yksittäisiä työnantajan velvollisuutena on lisäksi varmistaa että kaikilla sen palveluksessa työskentelevillä työskentelevillä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on siis riittävä ammatillinen kielitaito työnantajien vastuu lääketieteen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden lääkäreiden ohjaamisessa on lisääntynyt ja lähiaikoina edelleen lisääntymässä sekä lääketieteen sisäänottomäärien lisäämisen että kasvaneen ulkomailla tapahtuvan lääketieteen opiskelun johdosta samalla kun kokeneiden lääkärien eläköityminen on lisääntymässä lähivuosina

lääkäritilanteen on perusteltua että eta ja eu valtioissa suoritettu lääkärin perustutkinto sallisi rajoitetusti oikeuden toimia lääkärinä suomessa vaikka tämä esitetty muutos koskeekin suurelta osin nyt käytännössä ahvenanmaata olisi silti hyvä asia jos esitys helpottaisi lääkäripulaa myös muualla maassa meillä itärajalla on hieman tähän ahvenanmaan tilanteeseen nähden käänteinen ongelma elikkä on runsaasti kokemusta venäläis tai virolaistaustaisista lääkäreistä joiden kielitaito ei ole ollut kaikissa olosuhteissa kehuttava mutta on kuitenkin parempi että on lääkäri ole lääkäriä ollenkaan samalla kun helpotetaan lääkäripulaa näillä kansallisilla toimilla elikkä koulutuspaikkoja lisäämällä myös muut tällaiset toimet loiventaa esteitä unionin sisällä opiskelleiden lääkäreiden suomessa toimimiseen voivat olla väliaikaisesti järkeviä

puhemies on hyvä että tämä lainsäädäntö tulee nyt kuntoon ja nimenomaan mahdollistetaan lääkäreille harjoitusmahdollisuuksia ja kuten edustaja löfström omassa puheenvuorossaan hyvin kuvasi ahvenanmaan tilannetta ahvenanmaan lääkäritilanteelle tällä lailla on erittäin suuri merkitys tällä hetkellä on hyvä muistaa myös se että hyvin moni suomalainen opiskelija hakeutuu ylioppilastutkinnon jälkeen muun muassa viroon opiskelemaan lääketiedettä muun muassa tarton yliopistoon ja suorittaa siellä vaadittavan tutkinnon ja jos oikein muistan niin siellä opetuskielenä on englanti ja tällä keinoin saa kansainvälisen tutkinnon ja sitten tultuaan suomeen hänen pitää tietenkin rekisteröityä saada lupa valviralta että hän voi sitä lääkärin ammattia harjoittaa elikkä kysymyksessähän on kansainvälinen yhteistyö ja eu alueella on helppo näitä asioita säädellä kun euroopan unionin direktiivit sitovat eri opetusaloja ja esimerkiksi lääkärien ammattitaitoa ja osaamistasoa on tärkeää että valvira hoitaa tehtävänsä hyvin ja sellaisia onnettomia valelääkäritilanteita tähän maahan ei pääse enää syntymään oikeus lääkärin ammatin harjoittamiseen on äärimmäisen tärkeä suomessa on kyllä lääkäreitä kohtuullisen hyvin nyt vain toivoa sopii kun lääkäreitä koulutetaan lisää se todellinen ongelmahan meillä on siinä että perusterveydenhuoltopuolella palvelut eivät oikein aina kaikin ajoin pelaa kiitettävällä tavalla tähän pitää kiinnittää huomiota ja lääkäreitä saada sen verran lisää mutta niitä lääkäreitä pitäisi saada tämän järjestelmän kautta myös työskentelemään terveyskeskuksissa tuolla muuallakin kuin suurissa kasvukeskuksissa muuten tämä homma ei toimi

joissakin puheenvuoroissa esille noussut potilasturvallisuus on tietysti ensiarvoisen tärkeää ja siinä täytyy tietysti valviralla olla riittävät valmiudet ja prosessit joilla huolehditaan siitä että se ei missään tapauksessa pääse vaarantumaan kuitenkin luotamme varmasti hyvin paljon erityisesti ruotsalaiseen lääkärikoulutukseen ja ruotsissa opiskelee lukuisia itse asiassa satoja suomalaistaustaisia lääkäriopiskelijoita jotka siellä lääkärin perustutkinnon suorittavat ja on hyvä että valvira pystyy mahdollistamaan heille harjoittelun suorittamisen suomessa

harjoittelun yhteydessä on todettu että kliiniset valmiudet harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti suomessa täyttyvät ja tältä osin toivon että valiokuntakäsittelyssä suoritetaan hyvää harkintaa siinä voisiko lakiesitystä tältä osin

jossa onnistuu myöskin laillistaminen lääkäriksi sitten tämän suoritetun harjoittelun jälkeen ja mitä varhaisemmassa vaiheessa saamme ulkomailla opiskelleet suomalaiset takaisin suomalaisille työmarkkinoille niin sen parempi tietysti etteivät he ehdi sitten sen enemmälti juurtua näihin opiskelumaihinsa vaan että saamme poikamme ja tyttäremme maailmalta takaisin suomen puolelle palvelemaan

puhemies täällä nousseet tärkeät asiat esille potilasturvallisuus ja juurikin tämä kielitaitovaatimus kyllä se on niin että se on ensimmäinen askel ja ensimmäinen avain ymmärrykseen ja hyvään hoitoon ja siihen että diagnoosi osuu oikeaan ja potilas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja näin myös paranee nostaisin vielä esille täällä nämä lääkärinkoulutuksen aloituspaikat suomessa vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä jolloin oli vain kolmesataaviisikymmentäneljä aloituspaikkaa on tultu kyllä roimasti ylöspäin vuoden kaksituhattakuusitoista tavoite oli seitsemänsataaseitsemänkymmentä opiskelupaikkaa tämä ilmeni kun tein kirjallisen kysymyksen tästä aiheesta edellisellä kaudella tällä hetkellä näitä ulkomailla opiskelevia suomalaisia on todellakin vuosina viisitoista viiva kuusitoista ollut seitsemänsataakuusikymmentäyksi kappaletta se on aika iso määrä

kaksitoista heitä oli vain kaksisataayhdeksänkymmentäkahdeksan eli ovet ovat avautuneet suomalaisille opiskelijoille ulkomailla täällä moni muukin on kysynyt näistä opiskelupaikoista suomessa ja kyllä näen näen erittäin tärkeänä että tästäkin voisimme käydä keskustelua että kuinka me me voimme turvata lääkäriopiskelijoiden jatkumon myös suomessa että olisiko näitä aloituspaikkoja syytä nostaa ja missä vaiheessa ja millä tavalla voitaisiin voitaisiin lähteä käymään keskustelua tästä asiasta meillä on hyvin korkealaatuista koulutusta suomessa ja ja meillä on hyvin motivoituneita opiskelijoita jutellessani yhden ulkomaille opiskelemaan lähteneen opiskelijan kanssa hän juuri kertoi että kun motivaatio on kova ja menestystäkin on löytynyt hän on kokenut pärjäävänsä hyvin mutta sitten ei näissä pääsykokeissa ole suomessa päässyt sisälle ja hän on kokenut sitä harmia että on ikävää että omassa kotimaassa ei ole voinut opiskella ja sitten on lähtenyt lähtenyt ulkomaille hakemaan sen opintonsa potilasturvallisuus on äärettömän tärkeää ja se että potilas löytää lääkärin on merkittävää

puheesta ei saada selvää epikriisit voivat jäädä puutteellisiksi tai sinne voi jäädä jopa suoranaisia virheitä sanat joita ei ymmärretä tai joista ei saada selvää korvataan pisteillä se että potilaat eivät ymmärrä aina niitä ohjeita mitä he saavat lääkäreiltä on myös ongelma mutta olen huomannut että farmaseutit yleensä nykyään apteekissa sitten varmistavat onko lääkäri varmasti kertonut ja oletko ymmärtänyt miten niitä lääkkeitä käytetään

edustaja juvonen hyvin totesi että on tärkeää että huolehdimme siitä että meillä on riittävästi koulutuspaikkoja myöskin suomessa mutta mitä tulee erityisesti opiskelijoihin jotka ovat opiskelleet lääkärin perustutkinnon ruotsissa he ovat käytännössä ammatillisesti useimmissa tapauksissa täysin kaksikielisiä joten jos pystymme helpottamaan ruotsissa opiskelleiden lääkäriopiskelijoiden paluuta suomeen

rouva puhemies aivan kuten edustaja rydman tuossa totesi kyllä valiokunnassa käsitellään tämä asia asia hyvin ja on erittäin tärkeää vielä mainita tässä se että todellakin ruotsissa opiskelevia lääkäreitä tämä koskee tai opiskelijoitahan tämä koskee ja kyllä he vastaavat siihen tarpeeseen mikä meillä täällä suomessa on myös sen ruotsinkielisyyden kanssa elikkä on myös se ongelma että eivät välttämättä osata ruotsin kieltä lääkärit ja sitten tulee tämä kieliongelma ahvenanmaalla nyt on on ollut sitten tilanne että lääkäriä ei ole löytynyt ja siinä mielessä tämä on erittäin hyvä tämä kaksikielisyyden vaatimus hoitohenkilöstöllekin ja lääkäreille

näillä lauseilla pärjää jonkin verran siellä hoitokentällä mutta pitää pystyä myös kommunikoimaan

pitäisi aavistuksen verran skarpata sen kanssa että me pystyisimme myös sitten ruotsin kielellä palvelemaan siellä hoitoalalla niitä meidän asiakkaitamme heitähän he ovat erittäin hyvä lakiesitys ja otetaan näitä mitä epäkohtia sitten löydetään ja ja löytyy sitten valiokunnassa vielä esille kuullaan laajasti mutta käsitellään varmasti sen vaatimalla tavalla ripeästi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan jolle muut erikoisvaliokunnat voivat

arvoisa rouva puhemies nyt käsittelyssä on hallituksen ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden vuosikertomus vuodelta kaksituhattakuusitoista tämän hallituksen keskeinen tehtävähän on ollut laittaa tämä maan talous kuntoon ja hivenen jo ehdin hämmästyä että paikalla ei talouskeskustelun aikaan ole yhtään sosiaalidemokraattia mutta edustaja viitanen ei petä eikä myöskään edustaja lindtman he tulevat kuin tilauksesta paikalle silloin kun ryhdytään puhumaan maan talouden tilanteesta on tämän hallituksen aikana tapahtunut talouskasvu jatkuu kuitenkin maltillisena mutta näitä tukijalkoja ja kasvua tukevia tekijöitä on aikaisempaa enempi yksityinen kulutus ja investoinnit tukevat edelleen talouskasvua mutta myös viennin merkitys on kasvamassa meidän maamme talous jätti siis taantuman taakseen viime vuonna entistä selvemmin ja koko viime vuoden osalta bruttokansantuote kasvoi yksi pilkku kuusi prosenttia edellisvuodesta tämä vuosi näyttää myös kasvua eilen tulli julkaisi ulkomaankaupan ennakkotilastot maaliskuulta kaksituhattaseitsemäntoista maamme viennin arvo kasvoi seitsemäntoista prosenttia viime vuoden maaliskuusta kuukausittainen viennin arvo oli edellisen kerran yli viisi miljardia euroa lokakuussa kaksituhattaneljätoista eli nyt tämä käänne on myös tässä vientipuolella tapahtunut lähes kaikkien tärkeimpien tavararyhmien vienti kasvoi tämän vuoden maaliskuussa ja huomattavinta kasvu oli

en aitioon vaan puhujapönttöön

arvoisa rouva puhemies en sinne aitioon tule

oikeastaan oli pelkästään myönteisiä asioita eli heidän sahansa käy tällä hetkellä täydellä teholla ja vienti niin kuin näistä tuoreimmista tullinkin tilastoista selviää on vilkastunut merkittävällä tavalla esimerkiksi tämän rengon sahan tuotteista yli yhdeksänkymmentä prosenttia menee tällä hetkellä vientiin ranska isoimpana vientimaana toivottavasti tuoreen presidentti macronin valinta vahvistaa sitä että ranskan merkitys euroopassa ja suomenkin kauppakumppanina vahvistuu mutta toiseksi suurin ja nopeiten kasvava vientikohde on kiina kiinassa nimenomaan se että he ovat muuttaneet perhepolitiikkaansa hämäläistä suomalaista hyvää puuta tarvitaan sänkyjen ja penkkien rakentamiseen siihen heidän tuotannostaan iso osa tällä hetkellä menee ja valtaosa siis kaiken kaikkiaan vientiin tullin eilen julkaisemien tilastojen mukaan tärkeimmistä vientimaista ainoastaan saksaan vienti oli maaliskuussa laskussa vienti kiinaan ja yhdysvaltoihin kasvoi jyrkästi ja vienti venäjälle ja alankomaihin kasvoi niin ikään selvästi nämä ovat merkittäviä ja myönteisiä uutisia on ollut mukava

hivenen hämmästelin niitä puheenvuoroja tuossa vapunkin alla missä missä vaadittiin hallitukselta käännettä en tiedä mihin sitä pitäisi kääntää kun edellisen valtiovarainministerin aikana kaikki mittarit näyttivät alaspäin ja nyt tällä hetkellä näyttää siltä että kaikki myönteiset mittarit näyttävät ylöspäin työttömyysmittari jo tällä hetkellä alaspäin myös pitkäaikaistyöttömyyden kohdalla tätä työtä pitää jatkaa muuten tuo kaksituhattakaksikymmentä luku tulee olemaan erittäin

myös kasvun vahvistamisessa onnistutaan arvoisa puhemies kun käsittelyssä on hallituksen vuosikertomus vuodelta kaksituhattakuusitoista niin täytyy todeta että aika monessa tehtävässä hallitus on onnistunut ja ja isot uudistukset ovat etenemässä tänään on muun muassa käsittelyyn saatu tuo

ihan sananmukaisesti torilla joukkoja motivoida ja kannustaa mutta sitä en kyllä ymmärrä että tällaisessa tilanteessa kun kaikki talouden mittarit näyttävät parempaan suuntaan pääoppositiopuolue sdpn puheenjohtajan vappupuheen viesti on se että hallituksen pitäisi erota kun se ei ole onnistunut missään suhteessa työssään

se on syy hallituksen erota ja oppositiojohtajan vaatia hallituksen eroa niin pitäisikö vähän noin vastakkaispäättelyllä sitten päätyä siihen että kun kaikki menee päin mäntyä silloin opposition mielestä hallituksella on kaikki syy ja peruste jatkaa

että tarvitaan suunnanmuutos maan politiikkaan kun nyt menee parempaan suuntaan suunnanmuutos tarkoittaisi sitä että menee huonompaan suuntaan no sitäkö oppositio vihreät mukaan lukien on vaatimassa vihreät ovat sanoneet että tämä hallitus ei tee mitään muuta kuin leikkaa koulutuksesta no nyt me näemme tuloksista että aika paljon muutakin on tehty

on nyt tällä hetkellä myötätuulta aiemmin oli vastatuulta nyt on myötätuulta mutta puhemies se mikä tässä nyt on se huolestuttava asia on se että tästä myötätuulesta huolimatta hallitus on jäämässä vahvasti omista tavoitteistaan niin velkaantumisen kuin työllisyyden suhteen mehän puhumme tässä nyt hallituksen kertomuksesta ja katsoin täältä sivua viisikymmentäviisi ja toivon että myös hallituspuolueet katsovat sivua viisikymmentäviisi missä hallitus arvioi itse omia onnistumisiaan näissä tavoitteissaan ja kyllähän tämä aika huolestuttavaa on julkinen velka kuusikymmentä prosenttia tavoite ei täyty valtion alijäämä nolla pilkku viisi prosenttia bruttokansantuotteesta ei täyty julkisten yhteisöjen

on taittuuko velkaantuminen sen takia hilkulla koska kaikki tietävät että sen pienen taitteen jälkeen se lähtee taas kerran kasvuun sen olemme kuulleet hallitus on epäonnistunut täyttämään sekä työllistämis että velkaantumistavoitteensa oli se sitten vappupuhe tai vakava puhe vappuna tai täällä salissa niin niin minusta silloin kyllä voi kysyä ihan oikeutetusti hallituksen onnistumisen perään minusta on hyvin vähättelevää ajatella että nyt on kaikki hyvin ja hallitus on onnistunut hienosti kun hallituksen omatkin lukemat täällä toimintakertomuksessa kertovat että ihan näin

tämän kuulimme viimeksi tänään tätä menoa hallitus jättää seuraajalleen todella todella vaikean taloustilanteen

rouva puhemies edustaja viitanen korosti sitä että hallitus on jäämässä omista kunnianhimoisista työllisyys ja velantaittotavoitteistaan siltä tällä hetkellä näyttää eli emme ole tällä hetkellä sellaisella uralla että se johtaisi sataankymmeneentuhanteen uuteen työpaikkaan ja julkisen velan taittumiseen suhteessa bkthen vuonna kaksituhattayhdeksäntoista

pääoppositiopuolue sdpn puheenjohtajan vappupuheen keskeinen viesti on se että hallituksen pitää heittää hanskat tiskiin ja erota niin kyllä minä sanon että siinä vappupuheessa ja tässä vaatimuksessa oli kyllä uskottavuus aika vähissä en ole mikään erityinen neuvomaan oppositiota mutta onhan se hassua että oppositiosta toistuvasti vaaditaan suunnanmuutosta suomen politiikkaan kun suunta tällä hetkellä kuten totesin jo on parempaan useampi ihminen löytää töitä ja niin edelleen ja tähän politiikkaan vaaditaan nyt suunnanmuutosta mitä se tarkoittaisi se tarkoittaisi sitä että käännyttäisiin huonompaan kehitykseen ja huonompaan suuntaan sitä kai ei kukaan tarkoita

puhemies kyllä minä olen ihan muidenkin opposition kuullut puhuvan siitä että suunnanmuutosta tässä menossa nyt tarvitaan ongelmahan on juuri se että hallitus on tehnyt nurinkurista talouspolitiikkaa minkä seurauksena työpaikkoja ei ole syntynyt riittävästi ja minkä seurauksena kansa on eriarvoistunut aika moni ihminen siellä tammelantorilla tai hervannan kaupoilla on tullut sanomaan että tehkää jotain tälle hallituksen meiningille jossa heikompiosaisilta viedään eriarvoisuus kasvaa rikkaat saavat veronkevennyksiä

täytyy ryhtyä toimenpiteisiin eikä niin että ollaan tumput suorana niin kuin tähän mennessä on kaksi vuotta käytännössä katsoen oltu kiiruhda hitaasti se ei ole tämän päivän

arvoisa rouva puhemies edustaja viitanen ei todellakaan nyt tarvita suunnanmuutosta en lähde nyt tähän semanttiseen saivarteluun mutta kun suunta on oikea ei tarvita suunnanmuutosta vaan tarvitaan lisää vauhtia eli lisää toimia valitussa suunnassa tästä on kyse hallituksen pitää tehdä lisää toimia joilla tuetaan talouden kasvua joilla tuetaan työllisyyttä ja niin hallitus on tekemässäkin

on kyllä väärä

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz hyvin kuvasi sitä että suunta on kääntynyt niin kuin itsekin tuossa omassa puheenvuorossani eli suunta on kääntynyt nyt ne mittarit joiden pitää näyttää ylöspäin näyttävät ylöspäin eli talous kasvaa ja ne mittarit joiden me haluamme näyttävän alaspäin

eri valtiovarainministereiden aikana mutta suunta on nyt oikea mutta se on totta että meidän pitää saada sitä kulmaa vielä jyrkemmäksi eli me tarvitsemme vahvempaa kasvua tähän sen takia nimenomaan nyt tehdään toimenpiteitä työn ja työllisyyden vahvistamiseksi että uusia työpaikkoja syntyy sillä se on ainoa keino millä me pystymme vastaamaan näihin haasteisiin jotka meitä ovat odottamassa jo vuoden kaksituhattakaksikymmentä takana

arvoisa puhemies korvia särkee se huutava ristiriita joka on edustaja zyskowiczin puheiden välillä ensimmäisessä puheenvuorossa hän hehkuttaa kuinka suomen talous on nyt aivan huikeassa vedossa ja kertoo kaikki positiiviset talousuutiset joita muun muassa tällä viikolla tämän jälkeen toisessa puheenvuorossa kerrotaan kuinka hallitus ei pääse tästä huolimatta itse itselleen asettamiinsa tavoitteisiin ja juuri tämä kertoo hallituksen politiikan onnistumisesta tai tässä tapauksessa epäonnistumisesta vaikka talous ja työllisyys kääntyivät vuonna kaksituhattaviisitoista ja vaikka nyt on myötätuulta niin siitä huolimatta hallitus ei pääse niihin tavoitteisiin joita se on itselleen asettanut tämä on osoitus siitä että hallituksen politiikan hallituksen politiikan ei talouden vaan hallituksen politiikan suunta on väärä kuten gandhi sanoi jos suunta on väärä niin nopeudesta ei ole hyötyä

kyllähän hallitus tietenkin tekee hallitus muun muassa peruu omia hölmöjä esityksiään nyt muuten kun edustaja kankaanniemi tuli saliin mielelläni kuulisin perussuomalaisilta tästä hallintarekisteristä lisää ja samoin hallitus kertoo että nyt on juuri annettu hieno sote uudistus no auta armias sen suunnan pitäisi siinäkin muuttua kun kaikki asiantuntijat sanovat että nämä hallituksen mainiot mallit eivät johda alkuperäisiin tarkoituksiin vaan ne johtavat eriarvoisuuden kasvuun ja kustannusten lisääntymiseen nimenomaan hallituksen suuntaa tulee muuttaa minä kyllä hieman puhemies pelästyin kun edustaja zyskowicz sanoi että nyt tarvitaan lisää toimia valitussa suunnassa auta armias varjele meitä siltä nimittäin valittu suuntahan hallituksella on se että leikataan heikompiosaisilta nyt tuli uutena tämä asumistuen leikkaus mitä leikataan seuraavaksi hallituksen

arvoisa rouva puhemies hallituksen politiikan suunta on oikea se vahvistaa talouskasvua se vahvistaa työllisyyttä se vahvistaa yrittäjyyden edellytyksiä se vahvistaa työnteon kannustavuutta ja niin edelleen suunta on oikea mutta tosiasia on se että emme ole vielä sillä uralla että näillä näkymin olisimme saavuttamassa kunnianhimoisia tavoitteita työllisyyden ja velkaantumisen suhteen tämän vaalikauden aikana sen takia tarvitaan lisää toimia jotka vahvistavat talouskasvua lisäävät työllisyyttä luovat entistä paremmat edellytykset yrittäjyydelle ja työnteolle ja niin edelleen suunta on oikea jos nyt vaaditaan hallituksen eroa tai kun vaaditaan hallituksen eroa ja kun sanotaan että politiikan suuntaa on muutettava niin minun on vaikea keksiä ihan heti huonompaa ajankohtaa tällaisten vaatimusten esittämiselle kuin nyt jolloin kaikki talousluvut tuovat entistä myönteisempää informaatiota

rouva puhemies suunta on muuttunut ja se on oikea ja edustaja lindtman silloin tuon teidän vertauksenne mukaan voidaan myös vauhtia lisätä näin se on me tarvitsemme lisää vauhtia ja lisää päätöksiä jotka jotka pitävät tämän muuttuneen suunnan riittävänä että me pystymme vastaamaan näihin talouden haasteisiin hallituksen kymmenen miljardin talousohjelma finanssipolitiikka joka piti sisällään myös neljän miljardin säästöohjelman piti läpi myös tämän kehysriihen finanssipolitiikan tiukka linja siis on pitänyt niin kuin tässä tuotiin esille vielä nämä toimenpiteet eivät riitä siihen ja syksyllä tehdään lisää toimenpiteitä mutta nyt jo tässä puolivälin riihessä toimenpiteitä tehtiin vaikka liikkumavara oli varsin pieni sen takia hämmästelen että edustaja viitanen näitä toimenpiteitä arvosteli sillä nyt nimenomaan panostettiin osaamiseen ja koulutukseen peruskouluun tuli tasa arvorahaa ammattikoulu uudistus etenee suomen akatemialle tulee lisää myös turvallisuuteen poliisille suojelupoliisille rajalle puolustusvoimille lisättiin määrärahoja ja myös työllisyyteen ja uudistuksiin panostettiin lisää yhtenä merkittävänä se että jälleen tuhannet suomalaiset lapsiperheet pääsevät maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin se on minun mielestäni aika hieno asia että perheet pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin ja lapset pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin ja kun nyt työpaikkoja syntyy lisää toivottavasti yhä useampi isä ja äiti myös työn syrjään kiinni arvoisa puhemies lisää kasvua ja työllisyyttä tukevia toimia tarvitaan syksyllä kun ensi vuoden budjettia tehdään ja ja niitä varmasti sieltä myös tulee

puhemies yksi hallituksen tärkeä tehtävä on että velaksi eläminen loppuu ja tavoitehan on että se olisi kaksituhattakaksikymmentä luvun alkupuolella se on jokaisen

on etu se että tämä vienti on edistynyt ja elpynyt ja ja sillä lailla saadaan lisää verotuloja vain työllä ja työn tekemisellä me saamme tähän suomeen hyvinvointia ja voimme korjata niitä virheitä aivan myönnän että on jouduttu leikkaamaan myös pienituloisilta ja heihin joilla on pienet eläkkeet tai pienet muut tulot ne pienetkin leikkaukset pahimmin koskevat mutta vain sillä tämä korjaantuu että me saamme tähän maahan työtä tällä hetkellä keskustellaan että on vaikeutena

työn etsijät ja tarjoajat eivät kohtaa toisiansa ja tällä hetkellä esimerkiksi jos ajatellaan rauman telakkaa ja turun autoteollisuutta on pulaa työntekijöistä ja ja sitten on myös asuntopulaa näitä ei yhtäkkiä korjata

mitä sitten on tehty näille pk yrityksille jotka ovat yksi suomen selkärangoista kyllä hallitus on tehnyt pieniä toimia näitten pkt yritysten toiminnan edellytykseksi myös on tärkeätä se että me pidämme koko suomen asuttuna ja että meidän maamme olisi turvallinen ja että täällä olisi hyvä asua myönnän että meillä ei varmaan hallituksen jäsenillä ole aikaa ja tarvetta henkseleitä paukutella mutta kyllä minä ainakin katson että ollaan pienin askelin menty eteenpäin työttömiä on tullut vähemmän ja sitten mikä tärkeintä on hyviä asioita ja tärkeätä on että me hallituksessa saamme asiat niin että jokainen nuori saisi sen ensimmäisen työpaikan tai jokainen peruskoulun päättävä pääsisi johonkin toisen asteen ammatilliseen koulutukseen siitähän se nuoren opintopolku alkaa alkaa mutta niin kuin sanoin paljon on vielä tekemistä

arvoisa puhemies minä haluaisin uskoa siihen että hallituksella olisi kaasujalka jota painamalla se saavuttaisi tavoitteet mutta katsotaan nyt mitä se edellyttäisi

toisin kuin täällä edustajat zyskowicz ja heinonen antavat ymmärtää että että muutamilla tempuilla vaan syksyllä tehdään lisäpäätöksiä joilla hallitus hallitus saavuttaa nämä tavoitteet katsotaan missä näissä tavoitteissa mennään valtiontalouden alijäämätavoite vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista tämän hallituksen oman esityksensä mukaan on kolminkertainen itselle asettamaansa tavoitteeseen verrattuna

ja se johtuu muun muassa muun muassa näistä apteekkarivähennyksistä ja ja muista kaverikapitalismin kukkasista joita hallitus ajaa tilanteessa jossa muualta leikataan ja toinen tavoite työllisyystavoite hallitus ei pääse edes puoleen nyt on viimeisimmän katsauksen mukaan hallituskauden alusta lähtien tullut kolmekymmentätuhatta lisää uusia työpaikkoja joista siitäkin iso osa vuoden kaksituhattaviisitoista aikana ennen kuin tämän hallituksen päätöksistä yksikään oli voimassa tavoite sadastakymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta edellyttää kahdeksankymmentätuhatta työpaikkaa kahdelle seuraavalle vuodelle se tarkoittaa neljäkymmentätuhatta työpaikkaa vuodessa onko edustaja zyskowicz niin että neljäkymmentätuhatta työpaikkaa syntyy kahden prosentin talouskasvulla kuten pääministeri on luvannut lipposen ykköshallituksen aikana on nähty tämmöisiä lukuja yli neljänkymmenentuhannen työpaikan vuosilisäyksiä ja silloin puhuttiin kuitenkin viiden prosentin talouskasvusta eli herää kysymys että vaikka mitä tehtäisiin kun nyt jätettiin perhevapaat uudistamatta kun hallituksella ei ole rohkeutta puuttua omille taustaryhmilleen räätälöimiinsä etuihin uusiin verovähennyksiin tulopohjaan niin näyttää siltä että tämän takia hallituksen tavoitteet ovat karkaamassa vaikka suhdannetilanteesta ja kansainvälisestä taloudesta on myötätuulta ja vetoapua tämä on se hallituksen politiikan

arvoisa puhemies ehkä sen verran jatkoksi edustaja lindtmanin puheenvuoroon että viimeksi tänään eräs asiantuntija tuolla valtiovarainvaliokunnassa arveli että tämän työllisyystavoitteen saavuttaminen tarvitsisi kolmen prosentin kasvua tässä nyt me tiedämme suurin piirtein missä liikutaan siksi nämä ovat hyvin vakavia kysymyksiä ja varsinkin kun johtopäätöksenä on se että mikäli tällainen voisiko sanoa kuvaannollisesti etanantahtinen uudistustahti työllistämistoimitahti jatkuu niin silloinhan se kyllä tarkoittaa sitä että meillä on valtavat taloudelliset ongelmat meillä on alijäämäongelma velkaongelma työttömyysongelma kaikki pahenee ja sitten jääkin aika paljon paikattavaa tulevaisuudessa tänään viimeksi aika hurjia arvioita esitettiin siitä että syksyllä sitten täytyy uudestaan pohtia onko lisäsopeuttamistoimien aika ovat vakavia varoituksia mitä talousekonomisteilta tässä suhteessa tulee puhemies mutta tähän kun edustaja heinonen täällä niin kovasti kovasti paukutteli henkseleitä näillä suurilla päätöksillä mitä nyt sitten tässä puoliväliriihessä saatiin aikaan näistä suurista satsauksista esimerkiksi koulutukseen tai muuhun sehän on peruuttamista sehän on peruuttamista siitä huolimatta myönteistä peruuttamista vaikka kokoomus joskus mainostikin sitä että peruuttamalla ei pääse eteenpäin no tässä tapauksessa onneksi kokoomus peruuttaa esimerkiksi tekesiin miljoonaa lisää sieltä on aikaisemmin otettu satakolmekymmentä miljoonaa pois ammatillisen koulutuksen reformiin viisitoista miljoonaa lisää satayhdeksänkymmentä miljoonaa aiemmin pois perusopetuksen laaturahat viisitoista miljoonaa lisää sitä ennen neljäkymmentä miljoonaa pois peruutetaan no se sopii tietenkin meille että peruutetaan mutta se ei tee tyhjäksi sitä ammottavaa aukkoa mikä näillä koulutusleikkauksilla on saatu ja mistä talousasiantuntijat sanovat että niillä leikataan tulevaisuuden kasvua mitä suurimmassa määrin näillä nurinkurisilla toimilla

rouva puhemies en henkseleitä paukutellut niillä vaan nimenomaan kerroin siitä että liikkumavara oli pieni ja sen takia haluttiin se pieni liikkumavara käyttää nimenomaan niin että kohdennettiin sinne missä nyt eniten tarvitaan eli osaamiseen millä me tulemme tulevaisuudessa pärjäämään tasa arvoraha nimenomaan siihen että eriarvoistumista ei tapahtuisi jo varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa ammattikoulu uudistus iso reformi mitä on odotettu ammattikouluissa pitkään suomen akatemia panostukset sinne sitten nuo turvallisuuden panostukset jotka toin esille ja myös se

eli tuhansilla perheillä päivähoitomaksut poistuvat kokonaan eli heille päivähoito varhaiskasvatus tulee maksuttomaksi jatkossa se on hyvä hyvä asia ja ja toivottavasti se myös tukee työllisyyskehitystä ja sitä kautta myös talouskehitystä ei henkseleiden paukuttamiseen ole varaa mutta mutta nämä ovat hyviä myönteisiä uutisia ja uskon että tammelantorillakin ne otetaan ihan tyytyväisyydellä vastaan

puhemies kyllä minä olen sitä mieltä hyvin vahvasti että totta kai päivähoitomaksut on hieno juttu ja totta kai on hyvä että näitä julmia vääriä leikkauksia perutaan mutta kiinnitän nyt huomiota siihen mistä ainakin siellä tammelantorilla kysytään ja kouluissa esimerkiksi lukuisat oppilaat ja heidän vanhempansa kantavat huolta siitä kun sitä ennen on leikattu niin jumalattomasti koulutuksesta ja puhemies se mikä tässä on se ongelma se että leikataan paitsi eriarvoistaa yhteiskuntaa myös vaarantaa

sitten ongelma on myös se että myös talousviisaasti ajateltuna se on nimenomaan kasvun tulevaisuuspolitiikan este ja se tulee osaltaan lisäämään sitä epäonnistumisen kierrettä mitä tässä näiden väärien valintojen yhtälössä valitettavasti on ollut se minkä haluaisin tähän vielä tuoda esiin minulle sopii kyllä jatkaa keskustelua zyskowiczin ja heinosenkin kanssa voisivatko perussuomalaiset nyt kun tässä on puhuttu tästä hallituksen politiikasta ja päätösten perumisesta ottaa kantaa me menemme tämän hallintarekisterin kanssa se kiinnostaisi myös koska se ei mielestäni ole kovin hyvä hyvä

en ole vaatinut enkä ennakoinut syksyn budjettiriihestä jotain temppuja joilla kaikki ratkeaa ei sellaisia ole olemassakaan mutta olen ennakoinut sitä ja esittänyt sitä että hallituksen on tehtävä uusia toimia joilla tuetaan edelleen talouden kasvua tuetaan työllisyyttä parannetaan yrittämisen edellytyksiä ja tällä tavoin vahvistetaan sitä myönteistä suuntaa mihin suomen talous on tällä hetkellä kehittymässä

kuitenkin arvostelemaan kaikkia hallituksen tekemiä säästöjä tätä on demareiden logiikka varsinainen liikkeellelähtö tässä keskustelussa omasta puolestani oli kuitenkin tässä puheenjohtaja rinteen vaatimuksessa että hallituksen on erottava hallituksen on lyötävä hanskat tiskiin onhan se nyt täysin käsittämätön ja sanoisin

mikä on demareitten päävappupuhujan pääsanoma no se on se että hallitus lyököön hanskat tiskiin ja lopettakoon hommansa eihän tuossa ole mitään järkeä nyt hallituksen pitää jatkaa ja vahvistaa näitä omia toimiaan joilla taloutta taloutta talouden kasvua ja työllisyyttä tuetaan saivartelematta todellakaan sanoja niin kun suunta on oikea eikö oppositio todellakaan keksi parempaa vaatimusta kuin sen että suuntaa on muutettava siis suunta on oikea ja sitä on vahvistettava jotta talous ja työllisyys menisivät vielä vahvemmin eteenpäin
tässä listalla on nyt kaksi puheenvuoroa ja ja toinen niistä on edustaja viitasella joten minä en nyt tähän näitä vastauspuheenvuoroja erikseen myönnä mutta listalle mahtuu lisää halukkaita puhujia

arvoisa puhemies suomen pankki on muuttanut ennusteitaan suomen talouskasvusta positiivisempaan suuntaan muun muassa viennin kasvu nopeutuu tänä vuonna melko tuntuvasti nyt kun sdp ei ole hallituksessa työpaikat lisääntyvät kun sdp viime kaudella oli hallituksessa työpaikat vähenivät on ihan totta että tuo tavoite seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyydestä on todella haasteellista saavuttaa mutta tämä tavoite tämä seitsemänkymmentäkaksi prosenttia on myöskin hyvin vaatimaton kunnianhimoinen tavoite meille jos me vertaamme muihin pohjoismaihin sen pitäisi olla lähellä kahdeksaakymmentä prosenttia jotta olisimme vähän samalla tasolla kuin muut pohjoismaat islantiin en edes halua verrata koska siellä työttömiä on niin vähän ja jos nyt käy niin että sdp on ensi kaudella hallituksessa niin antaisin tämmöisen neuvon että ottakaa mallia niistä muista pohjoismaisista sosiaalidemokraateista heillä on selkeästi paremmat eväät työllisyyteen ja talouskasvuun

puhemies tässä vaiheessa voin oikeastaan varmasti onnitella ja kiittää edustaja zyskowiczia siitä että hän ei edes yrittänyt todistella sitä että tämä myönteinen maailmantalouden kasvun trendi olisi tämän hallituksen ansiota kaikki tietävät että käänne tapahtui siten että edellisen hallituksen toimet siihen nimenomaisesti vaikuttivat joten edustaja huhtasaari tässä nyt hieman ehkä antoi sitten vääristynyttä kuvaa näiden hallitusten merkityksistä kannattaa lukea talouselämän eilisestä

tähän hallituksen politiikan suuntaan niin sehän tässä nyt huolestuttavaa on että tämän taloudellisen kasvun myötätuulesta huolimatta hallitus jää kaikista keskeisimmistä tavoitteistaan kyllä minä edustaja zyskowicz luulen että me olemme sosiaalidemokraateissa katsoneet näitä hallituksen omia kuvia hallituksen toimintakertomuksista joissa kovasti näyttää olevan punaista liikennevaloa sen suhteen että hallitus ei täytä keskeisiä tavoitteitaan kyllä minun mielestäni silloin on aiheellista palata tähän pääministeri sipilän ajatukseen että tulos tai ulos ja on kysytty sen perään että onko sitä tulosta nyt tullut näiden lukujen valossa sitä ei ole tullut huoli on syvä siitä mitä jää perinnöksi sitten tuleville kausille kun nyt ei pystytä toimimaan

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz ihmetteli täällä että miten on mahdollista arvostella hallituksen kansalaisia kyykyttäviä köyhdyttäviä säästöjä ja niitä säästöjä jotka tuhoavat kansallista kilpailukykyämme eli muun muassa koulutussäästöjä ja samaan aikaan olla huolissaan velkaantumisesta voin kertoa edustaja zyskowiczille että budjetissa on sekä tulot että menot ja tämän hallituksen suuri ongelma on se että iso osa niistä rahoista jotka säästetään työttömiltä sairailta eläkeläisiltä ja opiskelijoilta käytetään hallituksen tämmöisten vaalikarkkien omille taustaryhmille mieluisten uusien etujen verovähennysten rahoittamiseen joita ovat muun muassa tämä hallituksen esittelemä apteekkarivähennys miljoonaperintöjen saajien verotuksen keventäminen ja suuren siis vain suuren metsätilan lahjana saavien verotuksen keventäminen puhumattakaan niistä veronkevennyksistä jotka tulevat ylimääräisinä uusina kaikkein suurimpien ansiotulojen saajille eli osoitus hallituksen politiikan epäonnistumisesta on se että vaikka nyt taloudessa kansainvälisestikin on myötätuulta niin siitä huolimatta hallituksen oma valtiontalouden alijäämätavoite ylittyy kolminkertaisesti ja kolminkertaisesti ja mistä se johtuu se johtuu siitä että samalla kun tehdään kasvua vahingoittavia säästöjä ne rahat käytetään täysin tehottomiin hallituksen taustaryhmille kaavailtuihin uusiin etuihin ja verovähennyksiin ja tästä syntyy ristiriita jonka takia hallitus ei saa omia tavoitteitaan kasaan sen sijaan jos te arvioisitte tätä politiikkaa uudelleen niin olisi mahdollista jättää säästöjä tekemättä ja samalla

aina niistä ihan samoista asioista vaikka vaikka maailma muuttuu koko ajan ympärillä ja meidän pitäisi koko ajan ottaa mallia mallia just islannista ja sveitsistä sveitsihän on maailman kilpailukykyisin maa ja uskaltaa tuoda uusia avauksia ja ajatella uudella tavalla sen takia on hyvä että suomen poliittiseen karttaan ovat tulleet muun muassa perussuomalaiset jotka uskaltavat kyseenalaistaa euron eun ja muita toimimattomia asioita odotankin että sieltä se kasvu sitten lähtee

kertomaan että sveitsillä norjalla ja islannilla menisi vielä paremmin jos ne eivät kuuluisi euhun varmasti pääsemme hyvään ja hedelmälliseen keskusteluun

arvoisa puhemies tässä edustaja huhtasaaren puheenvuorossa eun ja euron vaikutuksista on varmaankin viisautta olisinkin mielelläni kuullut mitä sosiaalidemokraatit ovat mieltä tästä kannattiko suomi sinne euhun ja euroon ajaa kun taloutemme on tässä jamassa ettemme pysty esimerkiksi devalvoimaan omaa valuuttaamme muutenkin peräisin tähän keskusteluun pientä älyllistä rehellisyyttä nyt sanotaan että vuonna kaksituhattaviisitoista käyntiin lähteneet muutokset eivät ole hallituksen ansiota kuitenkin teidän mielestänne kaikki silloin tapahtuneet asiat ovat hallituksen syytä on arvosteltu hallitusta kaikesta mitä edellinen hallitus on tehnyt jopa koulutusleikkauksista jotka edellinen hallitus on tehnyt on arvosteltu koko ajan nykyistä hallitusta kuitenkin luulen että tämä kansa ei taida uskoa näitä sosiaalidemokraattien puheita siitä parhaana todisteena on se että kuntavaaleissa tulee selkeä vaalitappio huolimatta oppositioasemasta

arvoisa puhemies tämä on sinänsä mielenkiintoista kun täällä edustaja huhtasaari syyttää sdptä siitä että olemme jämähtäneet kun puhumme samoista asioista mielestäni se on hirvittävän hienoa että työväenliike sdp on puhunut samoista asioista kuten työllisyyden merkityksestä ja heikompiosaisten puolustamisesta koko historiansa ajan minusta se on hieno asia tietenkin minusta on parempi että puhuu samoista asioista kuin on tämä nykypäivän näyte perussuomalaisten politiikasta jossa puhutaan ihan ihan kyllä eri asioista vaalien alla ja ja täysin toisenlaisista asioista sitten kun vaalit ovat ohi

tässä yhtälössä on se että samaan aikaan kun ollaan hallituksessa jossa pääministeri kertoo että että me olemme tiukasti euroopassa me olemme tiukasti eurossa niin täällä salissa käytetään tänä päivänä yhdeksäs viidettä perussuomalaisten hallituspuolueen edustajien toimesta puheenvuoroja että me uskallamme olla eurokriittisiä me uskallamme puhua euroerosta ja ja muuta mikä ihme tämä on onko tämä nyt uutinen senkö takia tänään hallintarekisterit ja ja muutkin vedettiin pois listalta kun perussuomalaiset päättivätkin että nyt emme enää olekaan rähmällään euhun nyt me eroamme eurosta sekö tässä oli syynä että nyt vedettiin tänään

puhemies kiinnitän huomiota nyt siihen että täällä on nyt monia perussuomalaisia jotka voisivat ottaa kantaa kysymyksemme siitä miksi tämä hallintarekisteri vedettiin pois hyvä niin toivottavasti hallitus peruu tämän hämärärekisterin toimi kankaanniemihän tuoreena ryhmäpuheenjohtajana sanoi että asia olisi sillä selvä tietenkin on hyvä jos ryhtiä tulee perussuomalaisten politiikkaan nyt ja sitten toden totta tässä asiassa sentään pidetään ne puheet mitä on on ollut aiemmin eikä sitten käännetä takkia toivon näin

todetaan että hurjat vientiluvut yllättivät elikkä suomen vienti on todella lähtenyt vetämään eikä kysymys ole pelkästään siitä että meillä on lähtenyt mersujen tuotanto kasvuun uudessakaupungissa turun telakalla tai helsingin telakalla tai rauman telakalla tehdään parempia laivoja jotka käyvät maailmanmarkkinoille kysymys on tämän lehtijutunkin mukaan korkeasti arvostamani helsingin sanomien jutun mukaan siitä että kaikilla toimialoilla on on tapahtunut muutos positiiviseen suuntaan tietenkin oppositio yrittää kaikkensa tehdä niin että

edellisen hallituksen teot kantavat tänne asti niin pitkälle että kaikki hyvä on teidän ansiotanne mutta sitten se mikä meni täysin päin prinkkalaa satatuhatta työtöntä lisää neljäkymmentä miljoonaa velkaa lisää on sitten taas istuvan hallituksen vika niin ainakin teidän ajattelussanne on kyllä edustaja lindtman suurimman oppositioryhmän puheenjohtajana melkoinen melkoinen musta aukko sanoisin suorastaan supernova sellainen aukko jonka ymmärtäminen minulle maalaispoikana on täysin mahdotonta lopettakaa hyvät edustajakollegat tämä jonninjoutava viisastelu siitä että kun me olisimme silloin tehneet jos tällä keinoin meidän isämme ja äitimme olisivat ilomantsissa ajatelleet että olisimmehan me silloin tehneet olisi jäänyt kyllä lapset tekemättä pellot raivaamatta ja koulut rakentamatta lopettakaa hyvät ihmiset se viisastelu käännös ta loudessa on tapahtunut kaksituhattakuusitoista tämä kertomus osoittaa jo sitä käänne on tapahtunut ja edustaja viitaselta viitaselta löytyy miljoonia selityksiä sille miksi hallituksen vika on kaikki mutta tämä kertomuskin kertoo sen että käänne on tapahtunut sille te ette mahda mitään retoriikka olkoon mitä tahansa mutta lopettakaa hyvät ihmiset ihmisten sumuttaminen

puhemies olipas todella miellyttävää kuunnella edustaja hoskosen positiivista keskustelua asiasta mikä on on aivan totta kaksituhattakuusitoista toden totta oli käänteentekevä vuosi politiikka on maraton asiat ovat usein prosessi mennään eteenpäin askelia otetaan taaksepäin askelia tehdään yhteistyötä demokratiassa jokaisella edustajalla on oikeus olla mieltä ja erityisesti tässä salissa nigel faragelta meni noin kaksikymmentä vuotta kunnes brexit toteutui mutta se toteutui joskus asiat tapahtuvat ennemmin tai myöhemmin tärkeätä on asioiden esillä pitäminen ja keskustelu

arvoisa puhemies edustaja huhtasaari toivon että kun te olette hallituksessa niin sen lisäksi että asioita kuten hallintarekisteriä pidetään esillä niille tehdään myös jotain kyllähän tämä on perussuomalaisten tulikoe nyt miten tässä käy ja miten se liittyy tähän kertomukseen tämä esitys on annettu vuoden kaksituhattakuusitoista aikana ja se on pitkään täällä eduskunnassa ollut ja ja kyllä on niin että nyt nähdään mikä on perussuomalaisten tosiasiallinen vaikutusvalta tässä hallituksessa muuten kyllä kaikkia asioita voidaan pitää esillä niin kuin täällä kuultiin vielä näihin faktoihin ymmärrän kyllä sen että laura huhtasaari oman idolinsa amerikan yhdysvaltojen uuden presidentin viitoittamana vähän näitä faktoja käyttää joustavasti mutta edustaja hoskonen tuo puhe voi toimia ilomantsin möhkössä mutta nyt me olemme täällä eduskunnan istuntosalissa ja katsotaan tilastoja katsotaan tilastoja tilastokeskus yksi maailman parhaimmista ja luotettavimmista maailman parhaimmista ja luotettavimmista tilastoviranomaisista katsotaan sieltä työllisyyslukuja katsotaan sieltä bkt lukuja ja kertokaa minulle milloin se käänne tapahtui näissä kahdessa asiassa jotka ovat myös hallituksen näitä keskeisiä tavoitteita työllisyys kääntyi kaksituhattaviisitoista talous kääntyi kaksituhattaviisitoista tätä faktaa edes edustaja huhtasaari ei pysty vääristelemään
arvoisa

rouva puhemies edustaja lindtman tuossa aiemmin juuri toi esiin nämä faktat milloin tapahtui käänne taloudessa milloin tapahtui käänne työllisyydessä ja kyllä minä nyt suosittelisin ei uskota meitä oppositiota niin esimerkiksi sitten ainakin talouselämää juuri luin otsikoita hallitus ei voi onnitella itseään nousukaudesta olli harma kirjoittaa ja käy näitä lukuja läpi nykyhallitus ei ole aiheuttanut käännettä ja käydään läpi sitä historiaa että esimerkiksi kansantaloudessa trendi kääntyi

valtionvelan alijäämätavoitteesta ollaan jäämässä kolminkertaisesti katselin niitä liikennevaloja mitkä olivat täällä talous työllisyys ja velkaantuneisuustavoitteiden saavuttamisen suhteen niitä ei kerta kaikkiaan tulla saavuttamaan ja ja se on se huoli ollut täällä tänään ja toivon todella että tähän kiinnitetään vakavaa huomiota viimeksi tänään valiokunnassa asiantuntijat totesivat että mikäli syksyllä

puhemies tämän korkeasti arvostamani lehden valtakunnan päälehden kirjoituksen mukaan erityisen lupaavaa on se että viennin kasvu on jakautunut monille toimialoille niin kuin sanoin äsken ja juttu on niin että nyt kun tässä sitten oppositio yrittää taas kääntää mustan valkoiseksi että tämä on heidän ansiotaan ja hallituksen vika niin olisikohan meidän kansanedustajien parempi tehdä toimia sillä tavalla että puhuisimme rehellisesti ja suoraan miten asiat ovat minä muistan elävästi viime vaalikauden loppupuolella miten tämä maa maa oli suurin piirtein kaaoksessa edustaja viitanenkin taisi äänestää oman hallituksensa esityksiä vastaan tässä salissa ja satatuhatta työtöntä tuli lisää ja neljäkymmentä miljoonaa oli velkaa otettu lisää sinä aikana niin kyllähän nyt pitää kertoa että tämä hallituksen vuosikertomus vuodelta kaksituhattakuusitoista kertoo selvästä talouskäänteestä ja siihen viittaa helsingin sanomien arvokas taloustoimittajakin omassa puheenvuorossaan tämän tämän päivän helsingin sanomissa ja vihdoinkin olemme siinä tilanteessa lähiaikoina että meidän pitää kasvua ylläpitääksemme tehdä myös viisaita työmarkkinaratkaisuja jos me lähdemme ulosmittaamaan nyt saatua etuutta välittömästi se aiheuttaa sen että ulkomaankaupat jäävät tekemättä ja meidän kansantaloutemme ei lähde siihen kasvuun mitä tämä kansantalous välttämättä tarvitsee jos te tästä tosiasian ympyrän kehästä lähdette vääntämään sitä että hallitus on tyrinyt kaikki asiat ja tämä on teidän ansiotanne kun joudutte oppositiosta maan asioita hoitamaan niin parlamentarismin sääntöä minun järkeni ei ymmärrä ei sitten millään toivon että jonain päivänä sen sitten ymmärtäisin kun tulen viisaammaksi ja isommaksi mutta jos te kansalle lähdette tällä tavalla tätä asiaa tuolla turuilla ja toreilla puhumaan varmaan se jossakin pienessä piirissä saattaa jopa upota mutta älkää hyvät ihmiset hyvät edustajat kollegat jo pelkästään kansanedustajan tehtävän

herra puhemies minä kyllä nyt jätän ehkä tuon retoriikan lajin kaikkien kuulijoiden tulkinnan varaan me olemme tässä yrittäneet hyvin vakavahenkisesti kysyä sitä eikö ole ollenkaan huolestuttavaa hallituksen mielestä se että tässä hallituksen omassa toimintakertomuksessa esitetyt omat arviot hallituksen velkatavoitteesta ja hallituksen työllisyystavoitteesta jäävät toteuttamatta eikö se aiheuta huolta

hallitus ei näitä omia työllisyys ja ja velkaantumistavoitteitaan tule noudattamaan siitä on ollut kysymys olemme siitä vakavasti kysyneet emme ole tässä yrittäneet tehdä sillä tavalla kuin edustaja hoskonen tuossa äsken sanoi että olisimme lähteneet itseämme nostamaan tai puhumaan että talouskäänne nyt olisi ollut opposition ansiota ei mutta se on totta että varmasti niillä toimilla mitä viime kauden lopulla esimerkiksi rakentamisen suhteen pistettiin käyntiin

on ollut oma vaikutuksensa tämän yleisemmän myötätuulen ohella kyllähän ihan talousasiantuntijatkin ovat myöntäneet sen eli nimenomaan edellisen hallituksen toimin on vaikutettu tähän suotuisaan tilanteeseen toivon että voisitte sen ihan kunniakkaasti myöntää sehän on hyvä asia sehän on hyvä että talous kasvaa mutta se mikä on huono asia on se että näihin tavoitteisiin ei päästy nyt on kädet nostettu ylös tämän velkaantumistavoitteen edessä se johtuu taas siitä että hallitus ei kykene tekemään työllisyyttä lisääviä toimia ja rakenneuudistuksia kuten perhevapaauudistusta ja muuta mitä nyt kipeästi tarvittaisiin ja siksi olemme tässä kehässä ja olemme siitä varoittaneet toivon todella että että

arvoisa puhemies edustaja viitasella on kyllä erinomainen tapa yhdistellä asioita jotka eivät kuulu millään lailla toisiinsa on aivan päivänselvä asia että kun taloutta lähdetään tervehdyttämään niin iso asia iso kuva tässä koko hommassa on se että me olemme viennistä riippuvainen maa ja vientiteollisuus on saatava pyörimään ja vienti vienti liikenteeseen se näkyy tänä päivänä suomen satamissa paremmin kuin viimeisen vuoden kaksituhattakahdeksan lokakuun ison talousromahduksen jälkeen ensimmäisen kerran lokakuun kaksituhattakahdeksan jälkeen suomen satamissa tapahtuu todella hyvin positiivisia asioita vienti vetää talous kasvaa ja kuten pääministeri sipilä on joskus tässä salissa sanonut kahden prosentin talouskasvulla nämä hallituksen asettamat tavoitteet toteutuvat pikkuhiljaa itsestään me emme pysty työllistämään ihmisiä millään tempputyöllistämisellä on parempi että ihmiset saavat aitoa oikeaa työtä josta heille maksetaan aitoa oikeaa palkkaa ja maksavat veronsa sosiaaliturvamaksunsa ja eläkkeensä koska eläketurvakin riippuu siitä työstä mitä ihminen elämänsä aikana tekee olemme uudistaneet työeläkelait tässä talossa ja se tarkoittaa sitä että ihmisen on oltava koko pitkä elämänaikansa työsuhteessa jotta saadaan se eläketurva kerättyä sitten vanhuuden suojaksi ja hallituksen vuosikertomus vuodelta kaksituhattakuusitoista kertoo ihan oikein että kasvu on lähtenyt liikkeelle meidän on vain pidettävä huoli siitä että kasvun eväitä ei syödä nyt seuraavan tupokierroksen aikana vaan yhteisesti kuten kilpailukykysopimuksessa teimme kannamme vastuun siitä että ihmiset alkavat pikkuhiljaa saada töitä ja palata työmarkkinoille ja seitsemän miljardin työttömyyskustannuksista on helppo leikata kun saadaan työllisyys kasvuun kun työttömyysmenot pienenevät radikaalisti julkiselle puolelle tulevat verorahat kasvavat ja ihmisten hyvinvointi lisääntyy tämä on maailman helpointa hommaa kunhan ymmärrämme arvostaa toisiamme ja lopetamme jonninjoutavan ihmisten harhauttamisen erilaisilla perhevapaa tai muilla trollikeskusteluilla

arvoisa puhemies en halua jatkaa enää tämän sävyistä keskustelua mutta mielestäni kyllä se ansaitsee pöytäkirjaan merkinnän että minä en katso hyvällä sitä että kun täällä yritetään käydä vakavahenkistä keskustelua niin sitten puhutaan että täällä harhautetaan ja käydään jotain trollikeskustelua siitä ei ole kyse puhemies minä olen ollut tässä parlamentissa kaksikymmentäkaksi vuotta ja olen tottunut siihen että sillekin annetaan jotain merkitystä kun kuunnellaan vaikka talousasiantuntijoita valiokunnissa tässä tapauksessa valtiovarainvaliokunnassa olemme tuoneet niitä huolia esiin mitä siellä on talousoppineiden osalta meille kerrottu

silloin tällöin voimme keskustella myös vähän vähän kevyemmässä hengessä mutta haluan nyt vain sanoa puhemies tähän loppuun jotta pöytäkirjaan ei jäisi vääränlaisia tulkintoja opposition motiiveista että haluamme vakavasti näitä asioita kyseenalaistaa se on parlamentarismin tunnuspiirre että oppositiolla on tähän oikeus ja se on myös meidän velvollisuutemme me teemme toisenlaisia vaihtoehtoja esitämme omia vaihtoehtojamme te saatte niitä kritisoida ja ja minusta se kuuluu pelin henkeen mutta toivon että kun niissä aika usein on pieniä jyväsiä ja aika hyviäkin ideoita ja ajatuksia hallitus voisi niistä aidosti ottaa kopin koska muuten muuten käy niin että hukka perii toivottavasti näin

esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö neljä keskustelu asiasta keskeytettiin viides viidettä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies

kaupunkiin poliisi joutuu toimimaan suomen lakien mukaan poliisina on turhauttavaa nähdä potentiaalisia turvallisuusuhkia näissä helsingin keskustan leireissä mutta poliisi ei voi tehdä asialle mitään vaikka yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaamisen takaamiseksi nämä kyseiset leirit olisi pitänyt purkaa heti niiden ilmaannuttua helsingin keskustaan nyt niiden oltua kolme kuukautta yhtäjaksoisesti helsingin keskustassa on jo ilmaantunut lukuisia järjestyshäiriöitä ja myös väkivaltarikoksia arvoisa puhemies en lähde tässä leimaamaan kumpaakaan telttaleiriä totean kuitenkin poliisitaustaisena kansanedustajana että leirien leirien pitkäaikainen läsnäolo helsingin keskustassa ruokkii eri ryhmittymien välistä polarisaatiota jota en missään nimessä halua edesauttaa vaan ennemminkin ennaltaehkäistä mahdollisia laajamittaisempia konflikteja alueella nykylaki ei turvaa tällaista ennakoivaa riskienhallintaa poliisille koska heillä ei ole lainsäädännöllisiä valtuuksia purkaa näitä leirejä olen saanut poikkeuksellisen suuren määrän kansalaispalautetta jossa turvallisuudestaan huolestuneet kansalaiset ihmettelevät miksi näitä telttaleirejä ei saada purettua kuinka kauan tämän tilanteen annetaan yleinen järjestys ja turvallisuus vaativat nopeita toimenpiteitä siksi toivon että lakialoitteeni yli puoluerajojen saa kannatusta ja nopeutettua käsittelyä valiokunnassa jotta lakialoitteeni saadaan tässä heikentyneessä turvallisuusympäristössä mahdollisimman pian voimaan

arvoisa

viiva kuudella ajalla yleisillä alueilla olevat väliaikaiset rakennelmat esimerkiksi teltat ja muut leirit ja leirityyppiset väliaikaiset rakennelmat voimassa olevan kokoontumislain yhdeksäs pykälä mahdollistaa yleisen kokouksen tauottoman tauottoman jatkumisen kaupungin yleisillä paikoilla tässä pitää todella nyt käyttää tarkkaa harkintaa minä ymmärrän tämän lakialoitteen idean itseäni harmittaa ihan valtavasti että meillä on ihmisiä jotka ovat laittomassa tilassa ja suomessa ja osoittavat mieltään suomen maaperällä helsingin keskustassa meidän viranomaispäätöksiämme vastaan minäkin haluaisin että tämä leiri puretaan mutta kun sanon että meidän tulee käyttää tarkkaa harkintaa en halua kaventaa suomalaisten oikeuksia meillä on hyvin laajat kansalaisoikeudet ja minun mielestäni se on saavutettu etu minusta humanitaarinen maahanmuutto ei voi johtaa siihen että me rupeamme rajoittamaan meidän kansalaistemme oikeuksia emmehän me tiedä kuinka pitkälle meidän täytyy sitten siinä lähteä jos meillä on rajat auki kadut suljettu ja tuloksena poliisivaltio niin tämä on väärä tie lähteä korjaamaan näitä ongelmia jotta saamme sen maassa olevien laittoman mielenosoitusleirin purettua niin siihen pitäisi käyttää ratkaisuna ulkomaalaisvalvontaa ja nykyiset kielteisen päätöksen saaneet tulisi ottaa säilöön ja sieltä säilöstä olisi vain yksi tie ulos omaan maahansa takaisin lisäksi meidän tulee nyt laittaa länsiraja kiinni samalla tavalla kuin meillä on itäraja kiinni ja turvallisista maista meidän ei tule ottaa vastaan turvapaikkahakemuksia